Euroopan unioni on ikävä kyllä jäänyt sivustakatsojaksi, seuraajaksi, kun Turkki, Yhdysvallat, Venäjä, Syyria ja jopa Iran järjestelevät alueen asioita ja alueen ihmisten asioita. Syyrian öljyllä on nyt enemmän suojelijoita ja oikeuksia kuin pakolaisilla tai kurdeilla kurdeilla, joille olemme niin paljossa velkaa.

Odotamme korkealta edustajalta, neuvostolta ja jäsenmailta päättäväistä päättäväisempää toimintaa, jotta tämä tragedia lopetetaan ja jotta Turkki ymmärtää toimintansa rajat.